Ohjelmien hallinnointi ulkosuhdeotsakkeen alta on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi, eikä huomioi aina rajat ylittävän yhteistyön erityispiirteitä. Lieneekin syytä harkita, voitaisiinko ohjelmien hallinnointia siirtää tulevissa rahoituskehyksissä mahdollisesti muun muassa komission aluepolitiikkapääosastolle soveltaen esimerkiksi REGIn alla hyvinkin toimivia ohjelmaperiaatteita.

Kysymys kuuluukin, löytyykö sieltä riittävästi kokemusta eurooppalaisesta alueellisesta yhteistyöstä?